Oleellinen tekijä koko elintarvikeketjun jäljitettävyydessä on nautaeläinten tunnistaminen. Jokaisen tilan jokainen eläin tulee olla rekisterissä. Tunnistamista ja jäljitettävyyttä pitää kuitenkin koko ajan myös kehittää. Sähköisiä tunnistimia ei ole otettu huomioon nykyisessä EUn lainsäädännössä, vaan tunnistimena on oltava kaksi korvamerkkiä. Olen itsekin saanut paljon palautetta tuottajilta nykyisestä korvamerkkijärjestelmästä, joten parannettavaa varmasti siltä osin löytyy. Tekniikka on kehittynyt, ja on syytä tunnustaa sähköiset tunnistimet viralliseksi eläimen tunnisteeksi. Komission on tältä osin ottanut tärkeän askeleen, ja olen tyytyväinen komission esitykseen ja ympäristövaliokunnan mietintöön siltä osin, että asiassa edetään nyt varovasti. Sähköiset tunnistimet tunnustetaan laissa, mutta niiden käyttöä ei tehdä pakolliseksi, vaan tiloille annetaan rauhassa aikaa siirtyä näihin järjestelmiin. Koen myös tarpeelliseksi, että naudanlihan ja naudanlihatuotteiden vapaaehtoista järjestelmää kehitetään. Vapaaehtoisessa merkitsemisjärjestelmässä on ollut paljon puutteita, ja käytännöt ovat eronneet paljon eri jäsenvaltioiden välillä. Osa jäsenvaltioista ei ole käyttänyt järjestelmää ollenkaan, joten tästä syystä järjestelmää on syytä selkeyttää, jotta kuluttajat saavat varmasti oikeaa tietoa.